Arvoisa puhemies, jokaisen EU laajentumisen myötä on unionimme saanut uusia naapurimaita.

Meidän on löydettävä keskusteluyhteys Venäjän kanssa. Tarvitaan kunnianhimoisempia visioita ja niiden pukemista konkreettisiksi strategioiksi.